Arvoisa puhemies, kannatin mietintöä, koska meidän eurooppalaisten kuluttajien suklaa tuotetaan usein kyseenalaisin keinoin lapsityövoimalla.

Euroopan komission ja ulkosuhdehallinnon tulee seurata näiden valtioiden kehitystä erityisen tarkasti sekä varmistaa, ettei EU solmi kauppasuhteita lapsityön pahimpia muotoja käyttävien valtioiden kanssa.

Kyse ei ole vain eurooppalaisten yritysten yhteiskuntavastuusta vaan Euroopan unioni on ihmisoikeuksiin perustuva arvoyhteisö, ja siksi me emme voi hyväksyä lapsityön räikeää käyttöä muun muassa kaakaopapujen viljelyssä ja korjaamisessa.